nyt seuraa puhemiehen vaali joka kuten varapuhemiestenkin vaalit

pyydän edustajia vaalitoimituksen nopeuttamiseksi huomioimaan aakkosjärjestyksen ja vaikkapa asettautumaan pieneen jonoon näin saamme tämän nopeasti toimitettua

seuraa ensimmäisen varapuhemiehen vaali vaali toimitetaan umpilipuin edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan aakkosjärjestyksessä avustajiksi tässä vaalissa pyydän seuraavat edustajat kristiina salonen sheikki laakso sari sarkomaa

hanna leena mattila

uudistan edustajille kehotuksen varautua hyvissä ajoin äänestysvuoroonsa äänestyspaikan lähistöllä

rinne on saanut vaalissa enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä on hänet valittu eduskunnan ensimmäiseksi varapuhemieheksi vuoden kaksituhattakaksikymmentä valtiopäivien ajaksi

siirrytään toisen varapuhemiehen vaaliin vaali toimitetaan umpilipuin edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan aakkosjärjestyksessä avustajiksi pyydän seuraavat edustajat ilmari nurminen jukka mäkynen anna kaisa ikonen

esko kiviranta

pyydän edustajia varautumaan hyvissä ajoin äänestysvuoroonsa